Vuonna 2000 heistä tupakoi neljännes, vuonna 2011 enää joka kahdeksas. Nyt on kyse siitä, annammeko tupakkateollisuuden koukuttaa yhä uusia teini ikäisiä riippuvuuteen tappavista tuotteista vai emme. Isot terveysvaroitukset ja makuaineiden, kuten mentholin, kielto ovat keskeisiä. Tupakkariippuvuus ei ole teollisuudenkaan etu. Euroopassa tupakan aiheuttamat sairauslomat maksavat vuosittain 7 miljardia euroa. Sähkötupakasta on nopeasti tulossa uusi kasvava nikotiiniriippuvuuden kanava.